Arvoisa puhemies, suuret kiitokset ensinnäkin esittelijä Hohlmeierille ja komissaari Oettingerille työstä tämän budjetin eteen.

Jokainen euro, jonka laitamme EUn budjettiin ja käytämme unionin tasolla, tulee moninkertaisesti takaisin kansalaisille, ja tämä on fakta. Nyt minun on hyvin vaikea ymmärtää neuvostoa jälleen kerran. Neuvoston puheenjohtajavaltio on tuonut esityksen, jossa leikataan komission budjettiesitystä noin 1,5 miljardilla eurolla. Kaikkein käsittämättömintä on tutkimuksen ja tieteen Horisontti ohjelman leikkaaminen yli 400 miljoonalla eurolla ja sitten vielä sen lisäksi joustojen käyttämättä jättäminen, joka tuo lähes 300 miljoonaa lisää leikkausta. Nämä ovat nimenomaan niitä rahoja, joilla Euroopan tulevaisuutta rakennetaan. Ja kun vielä lisäksi täytyy muistaa, että puheenjohtajavaltio on juuri tänään saanut komissiolta varoituksen EUn budjettikurin rikkomisesta ja sääntöjen rikkomisesta, niin haluaisin nyt tässä yhteydessä kyllä sanoa vaikka olisi tietysti populistisesti helpompaa puolustaa tätä EU budjetin leikkaamista

Nimittäin tätä meidän budjettia täällä EUssa käytetään järkevästi, ja kysyn siis puheenjohtajavaltiolta ja neuvostolta, että miksi ihmeessä te leikkaatte Horisontti ohjelmasta näin paljon.